päiväjärjestyksen toisena asiana on pääministerin valinta

pykälän toisessa momentissa tarkoitettu pääministeriehdokas on kansanedustaja hallintotieteiden maisteri sanna marin kirjelmä on saatettu eduskunnan tietoon jakamalla se edustajille työjärjestyksen kuudennenkymmenennenviidennen pykälän ensimmäisen momentin mukaan asia on pantava pöydälle johonkin seuraavaan täysistuntoon puhemiesneuvosto ehdottaa että

asia pannaan pöydälle tänään pidettävään

toiseen täysistuntoon